Arvoisa puhemies, äänestin myös tämän periaatteellisesti erittäin tärkeän päätöslauselman puolesta.

Kansanmurhia, rikoksia ihmisyyttä vastaan, laittomia teloituksia, sotarikoksia ja kidutusta, joukkoraiskauksia sekä tahdonvastaisia katoamisia tapahtuu maailmassa. Vaikka näitä vitsauksia ei pystyttäisikään ennalta ehkäisemään, on Kansainvälisen rikostuomioistuimen olemassaolo viesti siitä, ettei rikoksiin syyllistyneille valtion päämiehille, armeijan sotilaille tai klaanipäälliköille ole pakopaikkaa.